Arvoisa puhemies, kyllä minun mielestäni meidän talvinen säämme maaliskuussa kuvaa hyvin sitä takatalvea, joka arabikeväästä seurasi. Ongelma on siinä, että valtaan päästyään muslimiveljeskunta ei ole ollut kiinnostunut demokratiasta ja hyvästä hallinnosta vaan poliittisesta kontrollista. Egyptillä ei ole ollut lainsäädäntövaltaa melkein vuoteen oikeuden linjattua, että Mursin vaalilain perustuslaillisuus on todettava korkeimmassa oikeudessa.

Paikalliset koptit ovat arvioineet, että kristityillä on ehkä suurempi oikeus puhua uuden hallinnon myötä, mutta samalla toisilla on suurempi vapaus polttaa kirkkoja ja levittää heistä vääriä tietoja.